Arvoisa puhemies, hyvä komissaari, kiitokset esittelijä Casalle tästä tasapainoisesta mietinnöstä, joka on parlamentin vahva kannanotto jo pitkään valmisteilla olleeseen arvonlisäverojärjestelmän uudistamiseen. Jäsenvaltioissa sovellettavien yleisten verokantojen suuri vaihtelu ja monenlaiset kirjavat arvonlisäverovapautukset ja erilaiset kynnysarvot ovat johtaneet kilpailun vääristymiseen tietyillä toimialoilla ja haitanneet toimivien sisämarkkinoiden kehittymistä. 17 vuotta voimassa ollut järjestelmä kaipaa nyt perusteellisempaa remonttia. Erityisen tärkeää järjestelmän uudistaminen on nyt talouskriisin keskellä. Veronkierto ja veropetokset syövät veropohjaa ja jättävät rehellisten kansalaisten ja yritysten maksettavaksi petosten tekijöiden välttämät verot. Mietintö korostaa jäsenvaltioiden verohallintojen yhteistyötä ja kehottaa komissiota kehittämään koordinoidun strategian veropetosten torjuntaan. Sen sijaan tähän mietintöön sisältyvä niin sanottu vihreä alv strategia herättää hivenen kysymyksiä. Toivon, että määrittelyt tehdään siten, että lisää ongelmia ei synny.

Toivottavaa olisi, että uudessa järjestelmässä pystyttäisiin myös paremmin huomioimaan työvoimavaltaisten alojen, kuten käsityöläisyritysten asema. Arvonlisäveroista muodostuu helposti lisäverotus työlle, silloin kun lopputuote ei sisällä juurikaan mahdollisuutta vähentää materiaalikustannuksia. Jäsenvaltioissa on myös erilaisia verotuskäytäntöjä koskien yleishyödyllisiä ja voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä. Mietinnössä halutaan jäsenvaltioille mahdollisuus kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen näiden järjestöjen arvonlisäverovapautuksen kautta siellä, missä se on tarkoituksen mukaista. Toivon, että tätä jäsenvaltioissa myös käytetään.